Arvoisa puhemies, saimme tänään kuulla, että Gezin mielenosoitukset ovat vaatineet uuden uhrin, 15 vuotias Berkin Elvan kuoli 269 päivän kooman jälkeen. Gezin mielenosoitusten aikana leipäostoksille lähtenyt poika sai osuman kyynelkaasukanisterista. Komission edistymiskertomus on toki vuodelta 2013 ja Gezin mielenosoitukset ovat vain osa vuoden tapahtumankulkua, mutta me parlamentin jäsenet haluamme osoittaa päätöslauselmallamme, että viattomia uhreja ei ole unohdettu.